kestävän kehityksen tavoitteiden ja kriisien valossa.

tekstiiliemme tai tuotteidemme valmistustapaan, tuotantoprosesseihin tai vaikkapa siihen, miten eläimiä elintarviketuotannossa on kohdeltu, minkä tyyppisiä torjunta aineita on käytetty tai onko ruokintaan käytetty GMO soijaa, jota varten on kaadettu